Kyllä tämä on itsekritiikkiä sen suhteen, että Euroopan unioni on ollut sen verran heikko, että se ei ole pystynyt vaikuttamaan. Mitä Te aiotte nyt tehdä, jotta Euroopan unioni vahvistuu ja jotta tämän tyyppisiin kansalaisten perusoikeuksiin voitaisiin vaikuttaa?